ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kolmannesta asiasta

arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunnasta on valmistunut tänään kaksi mietintöä valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamista koskevista asetuksista valiokunta ehdottaa että asetukset toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saavat jäädä voimaan kerron aluksi tarkemmin valmiuslain

ja yhdeksänkymmentäneljä käytön jatkamista koskevasta asetuksesta lainsäädännöllinen pohja jatkamisasetusten käsittelemiselle on valmiuslain kahdeksas pykälä poikkeusolojen jatkuessa valtioneuvoston asetuksella voidaan valmiuslain kahdeksannen pykälän mukaan säätää lain kakkososan säännösten soveltamisen jatkamisesta tällainen jatkamisasetus voidaan antaa määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan jatkamisasetus on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi eduskunta päättää saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan jatkamisasetuksessa on kyse seuraavista valmiuslain toimivaltuuksista sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaaminen kunnan oikeuttaminen luopumaan kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstön irtisanomisajan pidentäminen toimivaltuuksien käyttöä jatkettaisiin asetuksen myötä kolmaskymmenes kuudetta asti perustuslakivaliokunnan mukaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamiselle on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erittäin painavat perusteet valiokunta ei pitänyt myöskään toimivaltuuksia oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaisina nyt vallitsevassa tilanteessa valiokunta piti perusteltuna että valmiuslain toimivaltuuksia otetaan käyttöön rajatummin kuin aikaisemmin osaa aikaisemmin käyttöönotetuista valtuuksista ei jatketa ja osa jatketaan aikaisempaa rajatumpana valiokunta esitti kuitenkin joitakin kriittisiä huomioita poikkeusolojen olemassaoloa tarkastellaan jatkamisasetuksen perustelumuistiossa lähinnä vain valtioneuvoston maaliskuussa tekemän päätöksen perusteella valiokunta pitää välttämättömänä että mahdollisten tulevien jatkamisasetusten antamisen yhteydessä arvioidaan merkittävästi nyt esitettyä yksilöidymmin poikkeusolojen olemassaolon perusteista valiokunta myös korostaa kuten aikaisemminkin normaaliolojen lainsäädännön ja perusoikeuksiin mahdollisimman vähän puuttuvien toimivaltuuksien ensisijaisuutta valiokunta toteaa että erityisesti epidemiatilanteen pitkittyessä tulee ryhtyä normaaliolojen lainsäädännön mahdollisesti tarvittaviin muutoksiin perustuslakivaliokunta painottaa lisäksi että valmiuslain toimivaltuuksia voidaan lain pykälän mukaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämiselle tavoiteltavaan päämäärään nähden nämä periaatteet rajoittavat sekä toimivaltuuksien käyttöönottoa että niiden käyttämistä poikkeusoloissa arvoisa herra puhemies esittelenkö tämän kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän kyllä

asetuksen toisen pykälän mukaan valmiuslain kahdeksannessakymmenennessäseitsemännessä pykälässä säädettyä toimivaltuutta ohjata terveydenhuollon toimintaa mainitun pykälän ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella valmiuslain kohdan mukaan väestön terveydenhuollon turvaamiseksi kolmannen pykälän ja viisi kohdissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa sosiaali ja terveysministeriö voi päätöksellään velvoittaa lääketehtaan lääketukkukaupan apteekkiliikkeen harjoittamiseen oikeutetun sekä sellaisen yhteisön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan joka toimittaa terveydenhuollossa käytettäviä tavaroita tai palveluja taikka muuten toimii terveydenhuollon alalla laajentamaan

arvoisa herra puhemies aluksi haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa ja ja puheenjohtaja ojala niemelää näiden asioiden erinomaisen hyvästä ja yksimielisestä käsittelystä varmasti myös nämä kriittiset huomiot jotka perustuslakivaliokunta on on tähän mietintöön kirjoittanut ovat ovat tarpeellisia ja niistä niistä on tärkeää käydä keskustelua varsinkin jatkoa ajatellen riippuen siitä millä tavalla tämä koronaepidemia etenee ja minkälaisia rajoituksia myös jatkossa tarvitaan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota poikkeusolojen jatkamisen perusteluihin ja siihen että hallituksen tulisi kiinnittää vakavaa huomiota että myös eri toimien vaihtoehtoisuutta paremmin paremmin ja eriytetymmin arvioidaan varmasti me kaikki olemme sitä mieltä että poikkeusolojen jatkaminen on edelleen tarpeen mutta kun on kysymys kansalaisten perusoikeuksiin erittäin vahvasti puuttuvista asioista niin on on tärkeää että nämä myös huolellisesti perustellaan ja ja käydään käydään läpi täällä on kiinnitetty huomiota myös siihen että toimivaltuuksien soveltamisen koko maan alueella ei ole perusteltu kovinkaan perusteellisesti ja ja että nämä toimivaltuuksien tähänastisesta käytöstä annetut tiedot ovat varsin yleisluontoisia tämä

esiintyy varsinkin tällä hetkellä hyvin eri tavoin maan eri osissa ja meillä on jo onneksi sellaisia sairaanhoitopiirejä joissa ei ole viime päivinä tullut lainkaan uusia tartuntoja senkin takia olisi varmasti hyvä pohtia koko maan kannalta ja ja tietyllä lailla myös alueellisesti näiden toimien tarpeellisuutta tässä yhteydessä haluan kiinnittää huomion myös siihen keskusteluun mitä on käyty viranomaisten ja myös hallituksen viestinnästä näiden erilaisten rajoitusten ja suositusten rajapintaan eli esimerkiksi oikeusoppineet ovat kritisoineet tiedottamista sen osalta että on epäselvää kansalaisille koska on kyseessä suositus ja koska taas lakiin perustuva määräys nämähän ovat tulleet tuolla rajaliikenteessä karanteenisuosituksissa myös yli seitsemänkymmentä vuotiaita koskevissa suosituksissa esiin ja myös tässä kymmenen hengen kokoontumisrajoituksessa olen sellaisenkin viestin saanut että poliisi olisi kotiinkin tullut tarkastamaan tätä mahdollista kymmenen hengen kokoontumista ja se ei ymmärtääkseni ole millään tavoin tällä hetkellä poliisille annettu valtuus

arvoisa herra puhemies kannatan voimakkaasti asetuksen voimaan jättämistä kysehän on poikkeusolosuhteissa tehtävästä lainsäädännöstä kun tässä kohtaa arvioimme asetusta ja sen voimaan jättämistä tai tai voimasta poistamista tässä kohtaa kiitos myös valtioneuvostolle joka on tällä kierroksella antanut paljon paremmin perusteluita ja vaikutusten joista tässäkin salissa on paljon keskusteltu tätä asetusta on ollut helpompi käsitellä kuin edeltäjäänsä kun se on laajemmin ollut perusteltu myös meille perustuslakivaliokunnan puolelle lisäksi ehkä korostaisin että tilanne näiden asetusten kohdalla on edelleen poikkeuksellinen tässä kohtaa me aikaisemmin olemme tehneet terveydenhuollossa toki paljon tutkimusta ja aina nojaamme poliittista päätöksentekoamme tutkimuksiin mutta yleensä tai aina tätä ennen tutkimus on tehty nimenomaan jälkikäteen kun olemme voineet saada kaikki tautimäärät ja tiedot käsiimme ja sitten arvioida miten mitäkin esimerkiksi tartuntatautia tulisi hoitaa mutta tällä kertaa on poikkeuksellista se että me arvioimme myös tätä tutkimuksellista puolta samaan aikaan kun tilanne on päällä

koronan eteneminen rypäsmäisesti on aito uhka ja sen takia tällekin asetukselle sen jatkamiselle on koettu tarvetta me olemme menossa kohti lomakautta minkä vuoksi tälle asetukselle voi toden teolla tulla myös tarvetta perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota ja haluan kiinnittää myös tässä salissa huomiota siihen että toimivaltuuksien käyttöä ehdotetaan tässä kohtaa jatkettavaksi aikaisempaa rajatummin eli tästä on suljettu pois muun muassa ympäristöterveydenhuollon tehtäviä tekevät henkilöt sekä pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan henkilöstö sekä esimerkiksi poliisit tässä kohtaa ja tällä tavalla suppeammin tätä asetusta viedään nyt eteenpäin kyse on mahdollisuudesta näihin poikkeuksiin mutta kyse ei ole automaatiosta että me poikkeamme tavallisista olosuhteista sen takia haluaisin tässä salissa vielä korostaa sitä että me annamme nyt huomattavaa valtaa kunnille ja niille viranhaltijoille jotka näitä päätöksiä tekevät arvioida myös sitä välttämättömyyttä siellä paikallisella tasolla näitä toimia ei voi tehdä ellei se ole täysin välttämätöntä eli elleivät esimerkiksi pelkkä tartuntalaki ja sen antamat valtuudet anna anna tähän toimintaan riittävää tukea sillä viranhaltijalla joka näitä asetuksen ohjeita soveltaa täytyy olla painavat perustelut ja ne täytyy myös olla kerrottavissa lisäksi ehkä korostaisin vielä että toimivaltuudet liittyvät enemmänkin terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseen kuin tämän epidemian leviämisen estämiseen mistä helposti käymme keskustelua epidemian leviämisen estämiseksi olisi välttämätöntä

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit eilen jo tuossa lähetekeskustelussa totesivat että kannatamme näitä jatkamisasetuksia sosiaali ja terveydenhuollon osalta ja terveydenhuollon lääke ja tarvikehuollon ohjaamisessa on tärkeää että valiokunta on kiinnittänyt huomiota näihin perusteluihin ja siihen että perusteluissa on osin käytetty samoja argumentteja kuin silloin kun ensimmäisen kerran näitä asetuksia voimaan saatettiin tokihan täällä todetaan että edelleen arvioidaan olevan uhka epidemian uudelleen kiihtymisestä sellaiselle tasolle että se aiheuttaisi terveydenhuollon ylikuormittumisen ja että epidemian uudelleen kiihtymisen riski on korkea ja uhka välitön voi ilmetä nopeasti jos terveydenhuollon kapasiteetti ylikuormittuu osalle väestöä aiheutuu koronavirustartunnasta sellainen hengen ja terveyden vaara joka ilman ylikuormittumista olisi vältettävissä eli tässä varmaankin on se keskeinen kappale minkä perusteella voidaan katsoa että näitä terveydenhuollon asetuksia tulee edelleenkin jatkaa mutta niin kuin täällä on todettu niin varhaiskasvatukseen liittyvät liittyvät ja myöskin ympäristöterveydenhuoltoon kouluun pelastustoimeen hätäkeskustoimintaan ja poliisitoimeen

jatkossa edelleen arvioidaan tätä ja erityisesti ehkä tässä yhteydessä nostaisin nyt esille tämän kiireettömän hoidon josta perustuslakivaliokuntakin on nostanut kappaleessaan esille problematiikan siitä mitkä ovat sitten tämän sääntelyn vaikutukset väestön terveydentilaan tällä hetkellä ja onko tässä nyt sitten vähän sellainen kulminaatiopiste että erityisesti monissa kunnissa sairaanhoitopiireissä tätä kiireetöntä hoitoa on lähdetty alasajamaan niin niin reippaasti että se saattaa aiheuttaa sitten toisaalta ensinnäkin tätä patoutunutta hoidon tarvetta ja sitten toisaalta myöskin kasvattaa terveysriskejä erityisesti tässä ehkä olisi syytä kiinnittää huomiota siihen että meillä on alueellisesti todellakin tämä epidemia hyvin eri tavoin edennyt ja ja se tilanne jossa joudutaan miettimään henkilöstön lomautusta sen tähden että ei ole tarpeeksi potilaita on ehkä jollakin tavalla aika absurdi ja tässä toivoisin että

arvoisa puhemies tämän asetuskokoelman tavoitteena on todella turvata terveydenhoitojärjestelmä kriisin aikana ja nyt kun näyttää siltä että on iso riski että epidemia saattaa pitkittyä niin tällaisen toiminnan merkitys toki korostuu samalla kiireettömästä hoidosta nousee yhä isompi huoli on kuultu valitettavia esimerkkejä ympäri suomen siitä miten kiireetöntä hoitoa on priorisoitu pois ei välttämättä sen takia että henkilöstö olisi ollut sidottu koronatoimiin tai koronatoimiin liittyvään koulutukseen vaan joistain muista syistä siksi tätä koko ajan painotetaan sekä viestinnässä että erityisesti näissä perustuslakivaliokunnan mietinnöissä että todella sitä kiireetöntä hoitoa ei pidä priorisoida pois ellei se ole aivan välttämätöntä koronan takia valitettavaahan on ollut että todella monella kunnalla on nyt iso taloushuoli osittain koronan takia osittain aiempien huolien takia ja nyt tähän onkin tulossa sitten koko ajan jatkuvaa apua valtion tasolta sen riittävyys on varmistettava mutta samalla huomioitava että se taloudellinen huoli ei sinällään ole syy luopua lakisääteisistä ihmisten terveyden kannalta todella tärkeistä palveluista

ihmiset saavat apua ajoissa valitettavaa on ollut erityisesti jos ja kun joissain paikoissa on ajettu alas sellaista toimintaa jonka tarve pikemminkin koronan myötä korostuu kuten esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen tuki mielenterveyden tuki muut sellaiset

korona ihmisiä ja perheitä kuormittaa siksi onkin tärkeää huolehtia että todella siellä paikallistasolla tehdään punnittuja ratkaisuja ja että resursseja on riittävästi koska tässä on todella nämä kaksi puolta koronakriisin hallitseminen riittävin valtuuksin ja sitten toisaalta rahoituksen riittävyys jotta todella pystytään tekemään kaikki tarvittava tämä alueellisuushan on tässä isona haasteena tiedämme että korona ei leviä samoilla tavoin eri puolilla suomea mutta samalla tiedämme että se on pienestä kiinni että jossain syrjäseudulla voikin tauti ryöpsähtää ja sitten terveydenhoitojärjestelmä onkin uhattuna sen tähden onkin nyt päädytty siihen että ennakoinnin mahdollisuus on ensisijaisen tärkeää ja on lopulta parasta että siellä paikallisesti annetaan toimivaltuudet tehdä sitä harkintaa mutta kuten sanottua silloin sitä harkintaa on syytä tehdä todella punnitusti sillä monelle ihmiselle se kiireetön hoito ja muut näiden toimivaltuuksien kääntöpuolet ovat elintärkeitä tämähän on laajempikin keskustelu tässä koronan yhteydessä meillä on suomessa aika hajautettu malli kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on paljon valtaa se on samalla hyvä koska voidaan tehdä paikallisesti ne parhaat ratkaisut mutta samalla se välillä vaikeuttaa koordinaatiota ja saattaa johtaa epäyhdenvertaisiin tilanteisiin siksi pitääkin kiinnittää huomiota siihen että tietoa on saatavilla että tiedetään mikä se tilanne eri puolilla on ja että epäkohtiin pystytään tarvittaessa puuttumaan valtakunnallisellakin tasolla

on tärkeätä korostaa että perustuslakivaliokunta oli tässä jatkoasetusten hyväksymismietinnössään yksimielinen ja toivottavasti myöskin tämä suuri sali täysistunto on yksimielinen tässä jo edustajat ojala niemelä kemppi ja suomela ovat hyvin tuoneet esille niitä ydinkohtia mitä tätä jatkosoveltamista ajatellenkin on on hyvä korostaa puutun yhteen asiaan joka on on uutta tässä mietinnössä seitsemäntoista koskien tätä ensimmäistä asetusta perustuslakivaliokunta siinä kiinnittää huomiota siihen poikkeusolojen voimassaolohan on sikäli sääntelemätön että tuossa valmiuslaissa säädetään vain miten se otetaan käyttöön tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimesta mutta ei kerrota mitenkä poistutaan poikkeusoloista tässä kun analogisesti on aikoinaan laadittu puolustustilalakia ja valmiuslakia niin puolustustilalaissa se on aina määräaikainen maksimissaan kuusi kuukautta ja silloin se jatkokin tulee ikään kuin automaattisesti aina eduskuntaan

mutta tässä ei ole tuollaista koska nyt on toistaiseksi voimassa olevaksi todettu nämä poikkeusolot niin on sitten valtioneuvoston presidentin ja eduskunnan tavallaan rakennettava se malli miten se poikkeusolojen päättyminen todetaan todennäköisestihän se tapahtuu juuri siten että valtioneuvosto antaa asetuksen jossa presidentin kanssa tämä poikkeusolojen päättyminen todetaan tässä perustuslakivaliokunta edellyttää että mahdollisten tulevien jatkamisasetusten antamisen yhteydessä arvioidaan merkittävästi nyt esitettyä yksilöidymmin poikkeusolojen olemassaolon perusteita valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen että pykälän mukaisiin perusoikeuspoikkeuksiin liittyy vaatimus poikkeuksien tilapäisyydestä eli jos tätä kuuden kuukauden mittapuuta arvioidaan niin olisi sitten syyskuussa ensimmäinen tämmöinen vakavampi tarkistuspiste ovatko poikkeusolot edelleen olemassa mutta tämä on siis joustavampi tämän valmiuslainsäädännön osalta tulevaisuuteen päin on myöskin mietittävä sitä että jos tällainen kytevä vaihe pandemiassa saadaan pidettyä pitkään elikkä tautitapauksia ei tule juuri lisää ja jos tällaista kytemisvaihetta kestää vaikkapa vuoden niin pystyttäisiinkö se hallitsemaan myös siten että joitakin muita säädöksiä muutettaisiin siten että ne toimisivat paremmin tämmöisessä laajan pandemian tilanteessa kun kun ne nyt on kohdennettu enempikin tämmöisiin alueellisiin ja sporadisiin tartuntatautitilanteisiin tällä lailla toisella tavalla pidettäisiin se hallinnassa ilman että olisi pakko noudattaa näitä poikkeus

puhemies itsekin ajattelin kiinnittää huomiota samaan kohtaan mihin edustaja koskinen että jos näistä poikkeusoloista alkaa tulla enempi tai vähempi normaali olotila niin mitä pitäisi tehdä kuten valiokunta toteaa erityisesti epidemiatilanteen pitkittyessä tulee ryhtyä normaaliolojen lainsäädännön mahdollisesti tarvittaviin muutoksiin missä vaiheessa tätä harkintaa käytetään ja täällä mainittiin tartuntatautilaki mitä muita lakeja pitäisi muuttaa jotta me pääsisimme ikään kuin samaan päämäärään ilman toinen mikä on syytä nostaa esille on se missä määrin valiokunta sitten puuttui ja harkitsi näitä alueellisia toimenpiteitä nimittäin me tiedämme että suomi on harvaan asuttu maa ja kun tarkastellaan tiettyjä tehokkaita toimenpiteitä yhdistettynä siihen että suomalaiset ovat hyvin lainkuuliaista kansaa ja uskovat viranomaisten määräyksiä tai jopa suosituksia missä määrin me voisimme harkita että eri alueilla noudatetaan hieman erilaisia toimenpiteitä jotta ne olisivat oikeassa mittasuhteessa ja kohtuudessa tavoiteltuun päämäärään mihin edelliset puhujatkin viittasivat tähän kiireettömään hoitoon jos nyt käy niin että ihmiset pelkäävät sairaaloita missä se vika on onko se tiedotuksessa vai missä pitäisi sitä henkistä lukkoakin pyrkiä sitten purkamaan jotta ammatti ihmiset sairaaloissa eivät pyörittele peukaloitaan sen takia että ihmiset eivät uskalla sinne tulla vaikka varotoimenpiteet olisi mitoitettu niin että riski koronaan sairastumiseen on todella pieni
arvoisa puhemies me kaikki tunnistamme koronan riskit ja myöskin tunnistamme sen että suomen hallitus on tässä toiminut hyvin määrätietoisesti jopa etuajassa kun näitä rajoittavia toimenpiteitä asetettiin lopputulos on sikäli tässä vaiheessa kun tätä tilannetta arvioidaan ja kansainvälisesti verrataan poikkeuksellisen hyvä siten että tätä kriisiä on onnistuttu hallitsemaan nyt olemme siinä

me joudumme näitä rajoituksia väistämättä purkamaan ja tässä edellisten puheenvuorojen pitäjät jo puhuivat kytevästä koronakriisistä joka on ihan aito ilmiö koska tällä hetkellä uudellamaallakin on se tilanne että vaikka olisi kymmenen kertaa enemmän tartunnan saaneita kuin mitä on aidosti rekisteröity koronaviruksen osalta tartunnan saaneita niin se on vain kaksi prosenttia uudenmaan väkiluvusta

keskeisin riskiryhmä eli iäkkäät ihmiset on toimittu aivan oikein että seitsemänkymmentä vuotta vanhemmat ihmiset ovat erityishuomion kohteena he elävät karanteenin kaltaisissa oloissa ja kuten täällä todettiin niin suomalaiset ovat hyvin lainkuuliaisia ja ikäihmiset ovat todella nöyrästi ja ja tarkasti seuranneet omakin terveys on kyseessä mutta myöskin muiden terveys näitä ohjeita mitä on olemassa ollut nyt meillä on tullut kuitenkin hälyttävä tieto siitä

hoiva alan etujärjestöistä ja hoiva hoiva alasta vastaavista henkilöistä ovat valottaneet sitä että kun tämä eristäytyminen on otettu liian tosissaan niin tällä on ollut ongelmallisia seurauksia sekä ikäihmisten mentaaliseen puoleen mutta myöskin fyysiseen kuntoon ei olla uskallettu mennä ulos vaikka on suositeltu ulos menoa kuntoilua ja muuta ja nyt tässä ollaan kriisinpoikasessa kiinni että nyt täytyisi asteittain katsoa myöskin sitä miten näitä rajaavia toimenpiteitä otetaan on hyvä muistaa että kahdeksankymmentäneljä vuotta on se mediaanikuolleisuusikä kuolleen joukossa karkeasti ottaen ja yli seitsemänkymmentä prosenttia kuolleista on yli kahdeksankymmentä vuotiaita

sitten loput viisitoista prosenttia ovat alle seitsemänkymmentä vuotiaita eli myöskin tässä ikärajassa joka on asetettu on liikkumatilaa ja ehkä tässä suhteessa pitäisi asteittain luoda sellaista kulttuuriympäristöä ja ajattelutapaa että ei kuitenkaan täysin eristäydytä harrastetaan liikuntaa ja ja tietyillä tasoilla suojatusti pystytään myöskin läheisimpiä kontaktoimaan koska kyllä tässä yhteiskunnassa on myöskin elämänlaatu otettava huomioon ja myöskin iäkkäillä ihmisillä täytyy siihen olla mahdollisuus

arvoisa herra puhemies myös omasta puolestani kiitos perustuslakivaliokunnalle mietinnöistä kuten täällä on todettu mietinnöt ovat yksimielisiä ja niissä siis esitetään edellä mainituissa pykälissä säädettyjen valtioneuvoston toimivaltuuksien käytön jatkamista eli ne saisivat jäädä voimaan valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että ylipäätään valmiuslain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain silloin kun ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia lain tarkoituksen saavuttamiseksi asetuksia viedään kuten edustaja kemppi täällä totesi nyt suppeammin eteenpäin sekin viestittää siitä että toimivaltuuksia ei voi ottaa käyttöön kevein perustein ja totta kai tämä tarkkarajaisuuden näkökulma täytyy säilyttää tässä kohtaa siis on on onnistuttu elämään hetkessä monen edustajan lailla kannan myös huolta näistä kiireettömän hoidon yhteiskunnassa saattaa muhia hoivavelka joka ennen pitkää kasvattaa patoa joka saattaa purkautua hallitsemattomasti puhemies kun tämä akuutti kriisi on ohi sekin päivä joskus koittaa tarvitsemme varmasti myöskin lainsäädäntöuudistuksia vastaavissa tilanteissa meillä tulisi olla entistä ketterämpi lainsäädäntö jonka kautta onnistuisimme entistä tehokkaammin ja nopeammin reagoimaan tilanteeseen puhemies tähän loppuun yksi sellainen vaikka tiedän että menee hiukan tämän asian ohi on se että nyt kun koulut avautuvat noin viikon päästä olisi syytä harkita että kun siirrytään perusopetuslain puolelle sinne liitettäisiin myöskin etäopetusmahdollisuus jolloin koulut kykenisivät vastaavissa pandemiatilanteissa reagoimaan tilanneherkemmin tällä hetkellähän tämä hybridimalli lähiopetuksen ja etäopetuksen suhteen ei ole mahdollista ei ole mahdollista vaan se on enemmänkin joko tai tilanne

perustuslakivaliokunta on käsitellessään valmiuslain

soveltamisasetusten jatkamista todennut että niille edelleen löytyy perusteet mutta tulevaisuudessa tilanne voi tilanteen pitkittyessä olla toinen ja on siirryttävä ikään kuin jonkunlaisen pysyvämmän lainsäädännön varalla tehtäviin toimenpiteisiin valitettavasti vaikka itse pandemia hellittäisi saatamme olla siinä tilanteessa että ne samat ihmiset jotka tällä hetkellä tekevät sitä tärkeää työtä hoitavat muita ihmisiä niin korona sairaita kuin muitakin sairaitamme heidän tarpeensa vain entisestään kasvaa tulevaisuudessa se johtuu toki monista asioista myös ikääntymisestä mutta toki myös siitä että tällä hetkellä ihmiset valitettavasti pelkäävät mennä hoitoon tämä onkin erittäin huolettavaa monesta näkökulmasta sillä totta kai vaikka korona tällä hetkellä on se ehkä näkyvin uhka terveydellemme niin muutkaan sairaudet eivät ole mihinkään poistuneet muihinkin asioihin kuin koronaan voi edelleen ja sen vuoksi olisi erittäin tärkeää tällä hetkellä luoda ihmisille sitä turvallisuudentunnetta ja ei vain tunnetta vaan myös aitoa turvallisuutta siitä että kun menet hoidettavaksi tai kontrolleihin esimerkiksi niin ei ole riskiä saada koronatartuntaa sillä monet sellaiset ihmiset jotka erityisesti hoitoa tarvitsevat kuuluvat siihen ryhmään jotka nimenomaan ovat suuremmassa riskissä saada vakava taudinmuoto erittäin tärkeä näkökulma on myös se että ikääntyvillä ihmisillä toimintakyky pysyy hyvänä ja siinä tärkeinä mahdollistajina ovat päivittäinen liikkuminen ja liikunta on erittäin hyvä että nyt vaikuttaa siltä että yli seitsemänkymmentä vuotiaiden

tulee helpotuksia niin että se on suosituksenomainen niin että ei enää tarvitsisi itseään kokea ikään kuin neljän seinän sisään vangituksi vaan saa ja kannattaa liikkua ja kannustetaan siihen liikkeellelähtöön vähintään ulkotiloissa tämä näkökulma on tärkeä jos ajatellaan myös niitä niitä ihmisiä jotka eivät välttämättä enää pärjää omillaan ovat kotihoidon kotiin tuotavien palveluiden varassa esimerkiksi kuntoutumisen kuntoutumisen mahdollistaminen ja fysioterapian tuominen kotiin olisi edelleen erittäin tärkeää tässä poikkeuksellisassakin tilanteessa me olemme tehneet itse asiassa tämmöisen hieman pidemmän toimintaohjelman millä voisimme huolehtia ikääntyvien ihmisten avusta ja toimintakyvystä tämmöisissä poikkeuksellisissakin oloissa ja toivottavasti nyt kun tässä salissa on selvästi laajemminkin huolta siitä että mahdollisesti rajoituksen haitat voivat olla suurempia kuin niistä saatavat hyödyt tietyissä ikäryhmissä voitaisiin näitä ehdotuksiamme yhdessä katsoa ja toimeenpanna hallituksen toimesta

arvoisa herra puhemies pandemian vaara ei ole ohi se saattaa pitkittyä ja voi tulla myöskin monihuippuiseksi ja kausittaiseksi ja välillä uinua opettelemme elämään tämän koronan kanssa mahdollisesti vielä pitkään siksi on tarpeen sekä purkaa rajoituksia että jatkaa asetuksia valmiuslakiin liittyen rajoitusten purku vaatii meiltä samalla kertaa malttia ja rohkeutta saatamme joutua jatkossa myös vuorotellen purkamaan ja asettamaan uudelleen uusia rajoituksia epidemiatilanteen muuttuessa perustuslakivaliokunta istui aamusta saakka ja totesi yksimielisesti että nämä jatkoasetukset voidaan pitää voimassa haluan kiittää valtioneuvostoa siitä että se on aikaisempaa selvemmin kuvannut tilannetta ja perustellut eri toimenpiteiden välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta elämme poikkeusoloissa joita valmiuslaki säätelee edustaja koskinen kuvasi hyvin tämän valmiuslain luonteen presidentti ja valtioneuvosto toteavat nämä poikkeusolot ja sitten kun nämä asetukset eivät enää ole välttämättömiä tullaan jossakin vaiheessa tilanteeseen jolloin ei olla enää poikkeusoloissa jos pandemia jää aivan kuin uinuvaan vaiheeseen on syytä miettiä tarkasti ollaanko enää poikkeusoloissa myöskin normaaliolojen lakeja normaaliolojen lakeja tulee täydentää niin että ne toimivat paremmin tällaisissa uudenlaisissa olosuhteissa sellainen valmistelu on syytä aloittaa välittömästi edustaja kivisaari toi esille perusopetuslain muutoksen että lakiin tulisi mahdollisuus etäopetukseen myöskin tartuntatautilakiin olisi hyvä saada tällaisen pandemian kaltaisten tilanteiden täsmennyksiä opimme kaikesta tästä tulevaa lainsäädäntötyötä varten tämä toki edellyttää perusteellista selvittämistä ja analyysiä tutkimusta päätöksenteon pohjaksi kun nyt rajoitustoimia on purettu se voi aiheuttaa pelkoa ihmisissä on tärkeää että me selkeästi viestimme ihmisille mikä on turvallista alueellisuus on yksi haasteemme niin kuin tässä on tullut puheenvuoroissa esille kiireettömän hoidon alas ajaminen koko suomessa on johtanut ja johtaa tähän hoitovelkaan ja jonoihin on tärkeää että kun nyt tauti voi ryppäittäin edetä niin kuitenkin voisimme ottaa alueellisuuden mahdollisuuksien mukaan

arvoisa puhemies sinänsä valmiuslain jatkaminen on perusteltua koska onhan meillä nyt tällä hetkellä jopa enemmän tartunnan saaneita kuin sitä valmiuslakia alun perin käyttöön otettaessa eli perusteet sille ovat olemassa mutta olen omalta osaltani monien muidenkin keskustelijoiden tavoin huolissani erityisesti tämän kiireettömän hoidon tilanteesta kriisin pitkittyessä nyt useiden kuukausien mittaiseksi tosiasia kuitenkin on se että eivät ihmiset sinne hoitoon lääkäriin huvikseen hakeudu eivät siihen kiireettömäänkään hoitoon vaikka joku vaiva ei välittömästi uhkaisikaan henkeä tai olisi vastaavalla tavalla kiireellinen ei sitä kuitenkaan loputtomiin voi olla hoitamatta olen kuullut tapauksia että kiireettömän hoidon poistaminen esimerkiksi suun terveydenhoidosta on johtanut tilanteisiin että ihmisille joilla on hammas lohjennut sanotaan että hanki apteekista väliaikaispaikka ja yritä tulla sillä toimeen ja silmälääkäristä soitetaan tarkastusajan suhteen että se on peruttu eikä osata sanoa milloin aika kenties olisi saatavilla lupasivat palata asiaan sitten kun voivat palata eivät ne hampaat voi ihmisten suussa loputtomiin halki olla eivätkä silmät voi olla tutkimatta puhumattakaan vakavista sisäelinten sairauksista syöpäsairauksien ja sellaisten epäilyjen tutkimisesta siitä kertyy valtava hoitovelka joka jossain välissä täytyy hoitaa ja sen hinta tulee olemaan erittäin raskas niin rahallisesti kuin inhimillisestikin toinen asia joka huolestuttaa minua tämän kriisin pitkittyessä on ikäihmisten eristys periaatteessahan tämä suositus seitsemänkymmentä vuotiaiden eristäytymisestä on suositus jota yksittäinen henkilö joka elää omilla avuillaan voi noudattaa tai olla noudattamatta oman harkintansa mukaan noin niin kuin viime kädessä mutta sellaisella henkilöllä joka on toisten avun varassa hoitolaitoksissa ei ole tosiasiallista vaihtoehtoa sitä eristystä kohdaltaan purkaa kuinka kauan ihmiset voidaan pitää erossa läheisistään tällä tavoin ihmiset joilla ei välttämättä ole edes montaa kuukautta elinaikaa heille tämä kuukausien eristys on erittäin pitkä aika ja huonontaa oleellisesti elämänlaatua se että tästä koronasta päästään ulos että meillä olisi jonkinnäköinen exit strategia vaatii toimenpiteitä millä nämä jokapäiväiset välttämättömät asiat lääkärissäkäynti läheisten tapaaminen vanhusten hoitolaitoksissa saadaan hoidettua turvallisesti olisiko tässä paikka jonkinnäköiselle ohjeistukselle hengitysmaskien ja muiden suojavarusteiden käytöstä että ihmiset voisivat käydä lääkärissä ja hoitolaitoksissa tartuttamatta siellä muita muita tai hoitolaitoksissa olevia vanhuksia jotka tunnetusti ovat riskiryhmä koronalle mitä suuremmissa määrin ehkä ehkä tällainen suositus olisi tarpeen laatia hallitukselta odottaisinkin selkeitä toimenpiteitä tässä asiassa etenemiseksi ja myöskin viranomaisilta nyt kun tänäänkään ei kyselytuntia ollut sattuneista syistä me emme tänäänkään saa kuulla mitä tällaisia toimenpiteitä on suunniteltu ehkä hallitus kertoo niistä oma aloitteisesti

herra puhemies kiitos perustuslakivaliokunnalle ja sen puheenjohtaja edustaja ojala niemelälle hyvästä ja perusteellisesta ja varsin nopeasta toiminnasta niin kuin tämäntyyppinen lainsäädäntö vaatiikin ja myös siitä arvioinnista että edelleen on syytä jatkaa tätä valmiuslain ja poikkeusoloja toki eilen vai edellispäivänä tuossa lähetekeskustelussa itse pohdin jo sitä että kuinka kauan niin sanotusti varmuuden vuoksi tai varmuuden varalle näitä voidaan pitää yllä sillä tällä hetkellä niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut esille niin meillä on aika isoja alueellisia eroja monilla alueilla ei tartuntoja ole ollut koko epidemian aikana ja ja monilla alueilla ne ovat myös merkittävästi vähentyneet itse kiinnitän huomiota ennen muuta näihin meidän yli seitsemänkymmentä vuotiaisiin sekä heidän lisäkseen sitten ikäihmisiin seitsemänkymppisissä on paljon erittäin aktiivisia hyväkuntoisia ihmisiä jotka ovat nyt joutuneet elämään erittäin tiukassa tiukassa eristyksessä läheisistä ja muista pidän hyvänä että nyt pohditaan ja arvioidaan uudelleen esimerkiksi heidän eristämisen tiukkuutta sitä että me emme suojelisi näitä seitsemänkymppisiä ja ikäihmisiä sairaiksi saatikka sitten jopa kuoliaiksi liikkuminen ja tapaamiset ulkona pitää sallia ja esimerkiksi nyt kun jumalanpalvelukset kirkoissa alkavat niin kyllä järjestelmän täytyy olla sellainen että yhteiskunta antaa tilaa että nämä ikäihmiset pääsevät sinne kirkkoon ja ja uskon että tähän löytyy löytyy varmasti

on myös sellainen mitä varmasti pitää pohtia vaikka tämä lainsäädäntö jota nyt käsittelemme ei koske kahviloita ja ravintoloita niin niin niiden lailla pitää pohtia tätä alueellista tilannetta ehkä uudella tavalla että onko meidän syytä kaikkia samoja toimenpiteitä ulottaa jokaiseen maakuntaan ja jokaiseen kaupunkiin esimerkiksi voi kysyä miksi on välttämätöntä pitää kahvilat ja lounaspaikat suljettuina vielä koko toukokuun esimerkiksi sellaisessa kunnassa jossa ei ole viime aikoina tai vaikkapa koko epidemian aikana ollut tartuntoja kysehän on perusoikeuksien rajusta rajoittamisesta elinkeinovapauden rajoittamisesta ja omaisuudensuojasta ja kun esimerkiksi koulujen avaamista perusteltiin juridiikalla ja sanottiin että ne oli välttämätöntä avata niin voi kysyä että onko välttämätöntä

arvoisa herra puhemies käsittelemme tosiaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamista ja ja kiitos perustuslakivaliokunnalle ripeästä mietinnöstä ja ja yksimielisestä mietinnöstä kuten valiokunta tuo täällä esiin niin valmiuslain toimivaltuuksia ei tule ottaa käyttöön kevein perustein tai ikään kuin varmuuden vuoksi asetuksen välittyy osittain käsitys siitä että toimivaltuuksien käyttöä jatketaan ennakoivasti ja ikään kuin varmuuden vuoksi mutta on myös yhtä tärkeää jotta laajoja väestöryhmiin kohdistuvia rajoituksia voidaan hallitusti ja ja turvallisesti purkaa tulee perustelumuistion mukaan samalla olla käytettävissä tehokkaat nopeat ja valtakunnalliset keinot mahdollisesti aiempaa suuremman koronavirustautiin sairastuneen potilasmäärän hoitamiseksi muutenkin valiokunnan mietintö on on hyvä arvoisa puhemies mitä tulee sitten tähän perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön ja ja kuormittumiseen poikkeusolojen aikana on tosiaan ollut viime aikoina julkisuudessakin paljon keskustelua siitä että monissa sairaanhoitopiireissä kiireettömän hoidon määrät ovat laskeneet huomattavasti lähes kaksikymmentäviisi prosenttia omallakin alueellani pohjois pohjanmaalla pohjanmaalla tuhansia käyntejä on jäänyt käyttämättä lääkärikäyntejä ja operaatiokäyntejä sinänsä kiireettömän hoidon jonoja ei ole syntynyt ja sehän nimenomaan johtuu tästä kysynnän laskusta mutta on tullut myöskin toisenlaista palautetta sain palautetta satakunnasta mieshenkilö joka on aktiivisesti metsätöissä ja on täyttänyt yli seitsemänkymmentä vuotta on odottanut lokakuusta asti toisen silmän kaihileikkaukseen

jotta hän voi saada uusittua esimerkiksi ajokorttinsa niin sen edellytys on se että hän pääsee tänne kaihileikkaukseen mutta toistamiseen vaikka puoli vuotta on kulunut eli hoitotakuu on täyttynyt hänelle on sanottu että koska olette yli seitsemänkymmentä vuotias niin me emme hoida teitä koska

pyysin tätä vielä toistamiseen varmistamaan mutta on uskomatonta että meillä on alueellisesti näin suuria eroja omalta sairaanhoitopiiriltäni kun tätä varmistin niin todettiin että ei missään tapauksessa että päinvastoin nyt on

ei tule kasvamaan mutta tosiaan on mennyt jo yli kuusi kuukautta ja ja henkilölle on sanottu korkeammalta taholta viitattu ministeriöön että on ohjeistettu että yli seitsemänkymmentä vuotiaan kaihileikkausta ei tehdä olisinkin kysynyt tätä jos ministeri olisi paikalla mutta toivottavasti tämä viesti välittyy hallituspuolueiden kautta myöskin sinne niin että näin ei voi enää toimia kiitos
arvoisa herra puhemies tämän asetuksen

perustelumuistiossa nojataan käsitteeseen hybridistrategia eilen tästä käytiin täällä keskustelua ja edustaja koskinen muun muassa käytti hyvän kriittisen puheenvuoron tästä käsitteestä tämä hybridistrategiahan tarkoittaa tavallaan kahden erilaisen tavoitteen kahden erilaisen tavoitteellisen päämäärän yhdistämistä ja aika usein sen ajatellaan sisältävän jonkinlaisen laumasuoja ajattelun ja epidemian tukahduttamisen yhdistelmän pidän sitä todellakin ongelmallisena käsitteenä eli jos sillä ei sitä tarkoiteta niin silloin olisi parempi olla sitä käsitettä käyttämättä ja puhua vain näistä kohdennetuista testaa jäljitä

eristä ja hoida strategioista

täällä on käytetty keskustelussa erittäin hyviä puheenvuoroja riskiryhmiin kuuluvien ja yli seitsemänkymmentä vuotiaiden oikeudesta osallisuuteen yhteiskunnassa varmasti tässä muutama viikko jopa pari kuukautta monet ovat jaksaneet kilvoitella siellä eristyksissä omassa kodissaan mutta kyllä selvästi nyt alkaa tulla niitä viestejä että monet yli seitsemänkymmentä vuotiaat ovat todella väsyneitä tähän tähän tilanteeseen ja jos on näköpiirissä että nyt odotellaan vielä toista aaltoa ja heidän pitäisi olla eristyksissä edelleen tämä

sen takia on on todellakin tärkeää yhteiskunnan seurakuntien erilaisten kulttuuri ja muiden tapahtumien järjestäjien todellakin miettiä se miten turvallisesti voidaan osallistaa myös riskiryhmiin kuuluvat ja yli seitsemänkymmentä vuotiaat tähän yhteiskuntaan ja miten voidaan myös turvallisesti mahdollistaa heidän kanssakäymisensä läheistensä kanssa siinä tarvitaan suojatarvikkeita kasvomaskeja siinä tarvitaan tätä tiuhaa testaamista mutta myös niitä järjestelyjä että esimerkiksi näitä jumalanpalveluksia voidaan järjestää erikseen vaikka aamusta yli seitsemänkymmentä vuotiaille riskiryhmään kuuluville ja myöhemmin iltapäivästä sitten sitten muille vähän samaan tapaan kuin kaupatkin ovat ovat toimineet samalla kiinnitän huomiota siihen että riskiryhmiin kuuluvat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset tai opetusalan ammattilaiset kokevat että heitä taas ei välttämättä suojella riittävästi esimerkiksi puolet riskiryhmiin kuuluvista lääkäreistä on joutunut hoitamaan tehtäviä joissa he voivat altistua

arvoisa puhemies jäi sanomatta tärkein tästä asiasta kun nyt tässä edelleen valmiuslain voimassaoloa näiltä osin jatketaan eli mahdollistetaan se että kuin joutuu edelleen tai saattaa joutua hyvinkin koville koville siinä omassa työssään jos sellainen tilanne eteen tulee niin sen vuoksi olisi erittäin tärkeää saada varmistettua nyt se että niitä aikoja ja niitä hoitoja jotka nyt on mahdollista tässäkin tilanteessa tehdä ei jätettäisi käyttämättä on vaikeaa kuvitella miten meidän arvokas hoitohenkilökuntamme jaksaa siinä tilanteessa jos tämän koronakriisin jälkeenkin hoitovaje yltyy niin suureksi että heidän työpanokselleen olisi silloinkin vielä tarvetta entistä enemmän ja ylityölle ja sen sellaiselle sellaiseen ei varmasti enää siinä vaiheessa ole minkään lain nojalla tehdä mitään erityissääntelyä eikä pidäkään olla sen vuoksi olisi erittäin tärkeää nyt että hallitus toisi ihan kaikkeen sairaaloissa ja hoitopaikoissa tapahtuvaan asiointiin sellaisen ohjeistuksen että ihmiset uskaltavat mennä hoitoon tämä on on erittäin tärkeää myös sen meidän henkilökunnan näkökulmasta tässä tilanteessa kun siellä kuitenkin kuulee tarinoita paljon siitä että esimerkiksi aikoja leikkauksiin jotka olisi vielä mahdollista tehdä tai ovat aikataulussa tällä hetkellä valitettavasti perutaan nyt se on johtanut siihen että joissakin sairaanhoitopiireissä esimerkiksi

ravintolatuki on vielä viilattavana ja yleistuki on jatkovalmistelussa olen täällä salissa useaan kertaan kuitenkin kysynyt siitä mikä on meidän ammatikseen urheilevien tilanne ja on luvattu että tähän asiaan liittyvä valmistelu on käynnissä ammattiurheilijathan eivät ole työttömyysturvan piirissä ovat vähän samaan tyyliin kuin kuin esimerkiksi musiikintekijät tai tai muusikot muusikkojen liitolta tuli tähän liittyen eilen kannanotto jossa oltiin erittäin huolissaan siitä että kun harjoittelee niin se katsotaan nyt sitten ammatinharjoittamiseksi vaikka siitä ei saisi palkkaa ja täten ei voi esimerkiksi saada työttömyysturvaa lainkaan toivoisin todella että tähän yksityiskohtaan hallitus nyt kävisi käsiksi koska on paljon sellaisia ammatinharjoittaja sellaisia ryhmiä kuten muusikot ja ammattiurheilijat jotka ovat nyt käytännössä täysin ilman mitään työttömyysturvaa vaikka he siihen ikään kuin siinä mielessä oikeutettuja olisivatkin he eivät voi saada työstään tällä hetkellä palkkaa tai palkkiota koska esimerkiksi konsertteja ei ole voitu järjestää monilla työtulot täysin riippuvaisia siitä miten esiintymistuloja

valmiuslaki ei ole tarkoitettu tämäntapaisiin kriiseihin ja että valmiuslakia täytyy tämän revohkan jälkeen uusia tänä päivänä on keskusteltu sitten enemmän siitä voisiko valmiuslain pykälissä olla osa sellaisia joita voisi

hallituksen valtioneuvoston esitykset ja katsottu niiden oikeudenmukaisuus ja lainmukaisuus itse ajattelen että jos näitä valmiuslain pykäläsiirtoja tehdään niin nekin täytyy tehdä sitten tavattoman huolella jotta ei tapahdu mitään sellaista mikä vaarantaisi oikeudenmukaisuutta ja ihmisten tasa arvoa kiireettömästä hoidosta olen minäkin huolissani ja ajattelen että nyt erityisesti terveydenhuoltoalan yksiköitten täytyy kutsua asiakkaita ja potilaita hoidattamaan itseään ja meidän kaikkien olla siinä selvästi aktiivisempia kuin mitä ehkä tällä hetkellä on oltu olemme puhuneet paljon erityisryhmistä ja aika usein tulee ikäihmiset siinä sanottua mutta meidän on muistettava että meillä on laaja joukko muitakin erityisryhmiä mielenterveyspotilaat päihdeongelmaiset vammaiset köyhyydestä kärsivät lapset ja lapsiperheet asunnottomat ihmiset elikkä meillä on paljon sellaisia ihmisiä jotka ovat yhtä lailla vaikeassa tilanteessa näitten rajoitusten suhteen kuin meidän ikäihmiset siinä mielessä toivon jaksamista sosiaali ja että he he huomioivat kaikki nämä meidän erityisryhmät kun rajoitteita ja huojennuksia